Arvoisa puhemies, serbialaisten tulevaisuus on Euroopassa. Viime syyskuussa voimaan astunut vakautus ja assosiaatiosopimus on siis erittäin tärkeä.

Serbian jäsenyys liittyy kysymykseen koko Euroopan vakaudesta. Serbian etenemisestä kohti Eurooppaa hyötyy myös koko Länsi Balkanin alue, sillä Serbia toimii alueen vetojuhtana. Mutta Balkanin sodat kummittelevat yhä yhteiskunnassa. Onneksi nuori sukupolvi on kuitenkin saanut kasvaa rauhan aikana ja se tahtoo eurooppalaistuvan Serbian.